Arvoisa puhemies, Keski Afrikan tasavalta on hyvä esimerkki siitä, että runsaatkaan luonnonvarat eivät välttämättä tuo yhteiskuntaan hyvinvointia, vaan tarvitaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja hyvää hallintoa.

Korruptio, harvainvalta ja väkivalta vallitsevat ja tavallinen kansa kärsii. Yksi hälyttävä yksityiskohta, joka taas kerran nousi maan levottomuuksien kohdalla esille, on lapsisotilaiden käyttö.

Kansainvälisen yhteisön ja EUn on tehtävä voitavansa hauraan yhteiskunnan rakentamisessa ja ihmisten elinolojen parantamisessa.